Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta ja äänestin myös kiintiöiden puolesta. Haluan tässä kiittää komissaari Redingiä siitä, että hän on esittänyt, sanoisinko uhkavaatimuksen, että hän ryhtyy toimenpiteisiin, ellei pörssiyhtiöissä vuoden kuluttua ole enemmän naisia. Itse asiassa tässä työssä komissaari vain panee täytäntöön Euroopan unionin perussopimuksia ja direktiivejä, joissa puhutaan siitä, että miehet ja naiset ovat tasavertaisia. Tiedän, että kiintiöt herättävät ristiriitaisia tunteita, eikä se ole kunnollista demokratiaa, mutta ei ole tämäkään tilanne, jossa nyt olemme.

Niitä vastustettiin ja katsottiin, että ne halventavat naisia ja että naisia ei ole tarpeeksi näihin paikkoihin. Näitä naisia on löytynyt, ja käytäntö on osoittanut, että ainakin Suomessa tämä kiintiö kunnallistasolla toimii erittäin hyvin.